Metsäkadon ehkäisy ja hiilinielujen kasvattaminen ovat todellakin asioita, joilla on merkittävät vaikutukset ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tätä asiaa täytyy tarkastella todella laaja alaisesti. On katsottava pitkän aikavälin kehitystä ja myöskin globaalia perspektiiviä. Samalla on pidettävä huoli siitä, että paikallisella tasolla metsät hoidetaan kestävästi, mistä Euroopassa on hyviä malliesimerkkejä muun muassa Suomesta. Olen tyytyväinen, että EU antaa tällä vapaaehtoisella kumppanuussopimuksella tukensa Vietnamille. Vietnam on ottanut oikeita askeleita metsätalouden kestävyydessä ja sitoutuu nyt osaltaan varmistamaan, että EU alueelle tuotavat puutuotteet ja puutavara on tuotettu laillisesti. Tämä parantaa metsäsektorin kehitystä myös Vietnamin lähialueilla. Haluan antaa tukeni myös Vietnamin ja EUn kattavalle ja hyvin nykyaikaiselle kauppasopimukselle, joka toisi lisää työpaikkoja ja hyvinvointia Vietnamiin ja Eurooppaan. On Euroopan etu saada kauppasopimus nopeasti voimaan, sillä vain näin varmistamme meille tärkeiden standardien toteutumisen.